Arvoisa puhemies, Euroopan unionin tulee kannattaa vakaata ja demokraattista Ukrainaa, joka kunnioittaa sosiaalisen markkinatalouden ja oikeusvaltion periaatteita sekä ihmisoikeuksia, suojelee vähemmistöjä ja takaa ihmisten perusoikeudet. Tällainen Ukraina ei vielä tänä päivänä ole, kuten Tymošenkon tapaus meille selvästi osoittaa. Ukrainassa on tällä hetkellä enemmän sanoja kuin tekoja, mutta uskon, että Ukraina vielä saavuttaa EU jäsenyyden vaatimat ehdot. Haluan kuitenkin korostaa, että assosiaatiosopimus on niin tärkeä askel Ukrainan matkalla kohti Eurooppaa, että sen allekirjoittaminen joulukuussa on aiheellista. Euroopan komission tulee seurata tarkkaan Ukrainan kehittymistä sekä muutosten ja uudistusten etenemistä.

Ukrainassa tarvitaan tahtoa ja rohkeutta uudistua, tarvitaan aitoa, koko yhteiskunnan osallistavaa kansallista vuoropuhelua.